tulevat myös Euroopan sisältä nationalismina ja ääriryhmien nousuna.

Se, mitä itse haluan vielä tähän mainioon globaalistrategiaan, on terävyyttä aseiden viennin kontrolliin ja yhteisten kantojen kiinnipitämiseen siitä, mitä me olemme itse päättäneet aseista ja aseiden viennistä ja sen kiellosta.